Arvoisa komissaari, esittäisin lisäkysymyksen. Sanoitte, että tästä lietsotaan keskustelua ja tavallaan moititte tätä keskustelua. Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz on juuri arvostellut tätä ACTA sopimusta epätasapainosta.